Arvoisa puhemies, toukokuussa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen väkivaltaisuudet buddhalaisenemmistön ja rohingya vähemmistön välillä ovat jälleen leimahtaneet Myanmarissa.

Nyt puhutaan sadoista kuolleista ja kymmenistä tuhansista kodeistaan karkotetuista rohingya vähemmistön edustajista.

Tämä ei ole poliittinen pyyntö, vaan haluan muistuttaa Myanmarin kansainvälisen oikeuden alaisista velvoitteista.